Arvoisa puhemies, olemme käsitelleet Bahrainin tilannetta jo useamman kerran tässä parlamentissa viime kuukausien aikana.

Bahrainin riippumattoman tutkintakomission raportin jälkeen Bahrainin viranomaiset ovat luvanneet toteuttaa uudistuksia, mutta tehtävää on vielä paljon. Ei käy päinsä, että arabimaiden yhteinen ihmisoikeustuomioistuin perustetaan maahan, joka ei kunnioita kansalaistensa perusoikeuksia. Siksi toivonkin, että tuomioistuimella on myönteinen vaikutus maan tilanteeseen. Pyysin malttia ja ymmärrystä viime puheenvuorossani, nyt toivon toimia.